Vakavia ongelmia ovat myös ihmisoikeuspuolustajien, oppositioaktivistien, bloggareiden ja kirjailijoiden pitkät vankeusrangaistukset perusteettomin ja täysin keksityin syyttein. Azerbaidžanista tulee vuosiksi 2012 ja 2013 YKn turvallisuusneuvoston kiertävä jäsenmaa. Voiko Azerbaidžanin kaltainen maa edustaa koko kansainvälistä yhteisöä YKn turvallisuusneuvostossa? Kansalaisyhteiskunnan kuuleminen sekä vuoropuhelu kansalaisjärjestöjen ja ihmisoikeusaktivistien kanssa on ensisijaisen tärkeää demokratiaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavassa valtiossa. Euroopan unionin tulee vaatia, että Azerbaidžanissa tutkitaan tarkoin Tagin tilausmurhan taustat ja ryhdytään käytännön toimiin.